Näissä mietinnöissä ymmärretään ja tuodaan esille erinomaisesti aluepolitiikan merkitys koko Euroopan rakentajana ja yhtenäisyyden luojana. Aluepolitiikka on ehdottomasti ollut menestystarina, jolla on kyetty kaventamaan eroja jäsenvaltioiden välillä ja tällä tavoin luomaan vakautta koko Eurooppaan. Tulevaisuuden haasteet muuttuvat jatkuvasti ja myös aluepolitiikan, niin kuin täällä keskusteluissa on käynyt ilmi, tulee kyetä mukautumaan tähän muutokseen. Meidän tulee tunnustaa ne ongelmat, joita vuosien saatossa koheesiovarojen käytössä on ollut, ja tämän vuoksi tulevan kauden aluepolitiikka tuleekin olla toimeenpanoltaan huomattavasti tehokkaampaa ja myös tulosorientointuneempaa. Aivan kuten on todettu, myös hallinnollista taakkaa on kyettävä keventämään tulevalla kaudella. Näin me varmasti pystymme vastaamaan entistä paremmin niihin haasteisiin, joita myös koheesiopolitiikka kohtaa.

Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että tässäkin mietinnössä parlamentti ottaa vahvan kannan nykyisen kaltaisen budjettitason puolesta. Toisaalta on myös tärkeää, että mietinnössä huomioidaan myös erityisistä haasteista, muun muassa harvaan asutuksesta kärsivät alueet, ne tarvitsevat myös tulevalla kaudella oman erillistukensa 174 artiklan mukaisesti.

Tältä osin kuitenkin itse haluaisin vain kysyä komissiolta Ratkaiseeko aina uuden rakenteen luominen itse ongelmaa, vai voisimmeko tässäkin tapauksessa olemassa olevaa phasing in, phasing out järjestelmää kehittämällä vastata vastaavan kaltaisiin haasteisiin?